on tärkeää, että tässä julkisten hankintojen yhteydessä erikseen määritellään ne alueet, jotka ovat sellaisia julkisia yhteisiä palveluja, joilla on tärkeä strateginen merkitys kansalaisten hyvinvoinnille ja yhteiskuntiemme vakaudelle, kuten veden, energian ja liikenteen prosessit, joissa selkiytetään ja jätetään enemmän julkista liikkumavaraa ja myös vähennetään kilpailutuspainetta. Itse henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että tässä rajauksessa sen puoleen neuvosto kun parlamenttikaan ei onnistunut täydellisesti, koska energian pitäisi olla yhteinen normaali tuote eurooppalaisilla markkinoilla.